Arvoisa puhemies, siviiliväestön suojelu on sodan kansainvälisten oikeussääntöjen keskeisempiä periaatteita, ja miinojen vastuuton ja summittainen käyttö vaikeuttaa ja vaarantaa siviilien elämää erityisesti myös konfliktien jälkeen. Realiteetti niin jalkaväkimiinojen kuin rypäleaseidenkin suhteen on se, että ne tappavat ja vammauttavat nimenomaan siviilejä. Siksi tarvitaan yhteistä asennemuutosta siihen, millaiseen sodankäyntiin valtioiden tulisi valmistautua.

Myös Suomi on liittymässä Ottawan sopimukseen, jolla kielletään jalkaväkimiinojen käyttö. Tämän keskustelun yhteydessä tuotiin Suomessa niin ikään esille mahdollisuus korvata miinat rypäleammuksilla. Suomi ei kuitenkaan aio korvata jalkaväkimiinoja rypäleaseilla vaan se tulee etsimään muita korvaavia menetelmiä, ja tämä on positiivista.